sanoa sen, että todellakin tutkimusten mukaan Tanskassa asuvat maailman onnellisimmat ihmiset ja olisi hieno asia, jos tämän puheenjohtajakauden aikana te pystyisitte edes hieman tartuttamaan tätä onnea tähän epäluottamuksen riivaamaan Eurooppaan. Yleensä puheenjohtajat asettavat niin paljon prioriteetteja, että loppujen lopuksi mikään ei ole prioriteetti.

Tällä hetkellä unioni viettää aktiivisen ikääntymisen ja sukupolven solidaarisuuden teemavuotta. Tämä on myös talouden kannalta erittäin ydinkysymys. Työurien pidentäminen ja eläkejärjestelmien kestävyyden turvaaminen ovat talouden kannalta myös ne ovat ihmisarvokysymyksiä, mutta ne ovat myös talouden kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä. Koska onhan todellakin niin, että ikärasismi on noussut nyt uudelle tasolle Euroopan unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa juuri tämän talouden taantuman takia.